ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö yhdeksän

nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta avataan keskustelu esittelypuheenvuoro valiokunnan puheenjohtaja heinäluoma olkaa hyvä

arvoisa

kahdeksantoista
anteeksi voisitteko edustajat käydä nämä keskustelut salin ulkopuolella niin kuulemme tämän esittelyn
finanssipolitiikan ulkopuolisessa arvioinnissa on tärkeätä että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan koko euroalueella sääntöjähän on tiukennettu tässä ulkopuolisessa arvioinnissa ennen kaikkea kreikan rahoituskriisin johtopäätösten johdosta tuolloin kreikan tapahtumista eräistä muistakin oli että tarvitaan ulkopuolista hallituksista riippumatonta arviota ja meillä tätä arviota tekee juuri valtiontalouden tarkastusvirasto ulkoinen arviointi antaa myös eduskunnalle mahdollisuuden käydä riippumaton keskustelu finanssipolitiikan tehtyjen päätösten ja toteutuman tuloksista tämä sisältää arvion hyväksyttyjen sääntöjen noudattamisesta joihin olemme siis euroalueen osana sitoutuneet myös suomessa ja myös arvion hallituksen tavoitteiden saavuttamisesta ja finanssipolitiikan mitoituksesta päättyvällä vaalikaudella ja tietysti erityisessä roolissa tässä on kehysmenettelyn toimivuus miten kehystä on noudatettu valiokunta on käynyt tämän viraston tekemän pohjatyön lävitse tässä yhteydessä voi todeta että tarkastusvirasto on tehnyt oman työnsä huolella ja monipuolisesti ja näihin viraston perusjohtopäätöksiin on valiokunnan keskusteluissa ja myös mietinnössä voitu yhtyä muutama keskeinen havainto niistä asioista ehkä erityistä merkitystä meidän tämän päivän keskustelun ja myös tulevien johtopäätösten kannalta ensimmäinen koskee valtiontalouden kehysten joustavuutta meillähän nykymuotoinen kehysmenettely on ollut hivenen uudistettuna käytössä vuodesta kaksituhattakolme sillä on ollut iso merkitys valtiontalouden ennustettavuuteen ja myös menojen kasvuun menojen kasvu on selvästi ollut hitaampaa tämän nykymuotoisen vuodesta kaksituhattakolme alkaneen kehysmenettelyn aikana tärkeää on että kehykset kuitenkin mahdollistavat suhdanteisiin reagoinnin suhdanneluonteisia menoja kuten työttömyysturvamenoja on kehyksen ulkopuolella jolloin ne toimivat automaattisina vakauttajina ja osaltaan mahdollistavat elvyttävän toiminnan talouden laskusuhdanteessa erityisesti valiokunta on sitten pohtinut kysymystä investointien roolista kehysjärjestelmässä kiistaton tosiasia on että investointien listaaminen samanlaisina ja samanarvoisina menoina kuin kulutusmenot on pulmallinen ja kehysten joustamattomuus voi toimia pitkän tähtäimen talouspolitiikan kannalta ongelmana ja osaltaan tehdä hankalaksi tulevaisuuden investointien tekemisen juuri silloin kun on käyttämätöntä kapasiteettia eli matalasuhdannevaiheessa

koska nehän ovat lähtökohtaisesti menoja jotka joka tapauksessa on perusteltua tehdä esimerkiksi infrastruktuurihankkeissa ja juuri silloin kun on heikko tilanne tätä pitäisi pystyä tekemään ja tiedossa on että julkinen velanotto hyvän valtiontalouden maassa niin kuin suomessa on kuitenkin huomattavasti halvempaa kuin yksityisen tahon tekemä luotonotto luotonotto josta maksetaan korkeampaa korkoa kuin mitä valtion korko on

valiokunta on pohtinut tätä kysymystä investointimenojen käsittelystä ajatellen myös seuraavan hallituksen työtä ja sitä mitä johtopäätöksiä seuraavissa hallitusneuvotteluissa pitää tehdä talouspolitiikan kannalta voisi pitää perusteltuna että investointimenoissa olisi nykyistä suurempi joustavuus ja oma menettelynsä kehyksessä verrattuna kulutusmenoihin toisaalta tiedossa on että monet valiokunnan kuulemat asiantuntijat monet olivat huolissaan siitä että jos tämmöinen erottelu tehdään johtaako se sitten siihen että monenlaiset menot tulevat investointimenoiksi ja ne oikeastaan tekevät tehottomaksi tämän kehysmenojen ennustettavuuden joka on ollut nykyisen järjestelmän vahva puoli valiokunta päätyi johtopäätöksenään siihen että on perusteltua että tulevaisuudessa käydään riittävä julkinen keskustelu ja että tätä asiaa jatkossa selvitetään ennen kuin sellaisenaan mennään puhtaasti nykymuotoisen kehyksen jatkamiseen ja tietysti tällä on myös merkitystä miten voidaan julkista rahoitusta ja yksityistä rahoitusta suurissa investointihankkeissa yhdistää asia jota nyt parhaillaan inframenoissa käsitellään ja jossa on tehty päätöksiä myös uusien osakeyhtiöiden perustamisesta jotka osaltaan toisivat lisää pitkäjänteisyyttä tähän infrarahoitukseen sitten eun finanssipoliittisten sääntöjen toimivuudesta muutama havainto tosiasiahan on että nämä nykymuotoiset säännöt ovat aika monimutkaisia koko eu alueella ja ne ovat myös eräin osin läpinäkymättömiä on vaikea nähdä miten se päätöksenteko loppujen lopuksi tapahtuu valiokunnan havaintoihin kuuluu myös se että juuri rakenteellisen alijäämän käsite näissä finanssipolitiikan säännöissä on monelle epävarmuustekijälle altis ja että näissä muutokset voivat tapahtua hyvinkin lyhyessä ajassa tältä osin näiden merkitys jää osin teoreettiseksi ja kuitenkin ne ovat tärkeitä kun arvioidaan sitä miten valtiot ovat suoriutuneet finanssipolitiikan säännöistä komission päätöksenteossa erityisesti valiokunnassa on oltu huolissaan siitä miten italian nykytilanne tulee jatkossa toimimaan ja missä määrin italian vaikeudet voivat heijastua koko euroalueeseen italian päätöksenteossahan on nyt jo nähty että sitten kun suuressa maassa on tarve joustavuuteen niin komissiokin muuttaa omia tulkintojaan huomattavasti hanakammin kuin pienen maan kohdalla

julkisen arvioinnin ja kansalaisten asioiden seurannan kannalta sääntökehikkoa eussa tulisikin siis uudistaa mutta tehden tämä työ avoimella tavalla ja tämän kokonaisarvion puitteissa ja ihan erityisesti tulee harkita suomen omassa kannanmuodostuksessa sitä voitaisiinko tästä monimutkaisesta rakenteellisen jäämän laskennasta

arvoisa puhemies tässä mielestäni valiokunta on nostanut erittäin tärkeitä huomioita mitkä puheenjohtaja heinäluoma äsken hyvin esitteli mitä tulee tähän kehysmenettelyn arviointiin on tärkeää että investointien kohtelu tullaan jatkossa arvioimaan erikseen yhden haluan myös alleviivata valiokunta toteaa tässä selkeästi että oli täysin oikea ratkaisu että yleisradio siirrettiin kehyksen ulkopuolelle sehän perustui parlamentaarisen kaikkien yhteisen työryhmän näkemyksiin ja tämän me toteamme erikseen mietinnössä euroopan unionin finanssipoliittiset säännöt on hyvä että lausutaan siitä että esimerkiksi rakenteellisen jäämän säännöstö on hyvinkin vaikea ja tulkittavissa ja että näitä tulee kehittää ja pohtia sitten pidän hyvin tärkeänä sitä mistä edustaja heinäluoma kertoi että että tässä puhutaan myös muun muassa italian ja todetaan että se on erittäin vakava ja meidän tulee varautua siihen että sieltä vielä voi tiettyjä ongelmia seurata jonka johtopäätöksenä mielestäni valiokunta täysin oikein toteaa sen että tässä taloustilanteessa ei voi liiaksi korostaa sitä että näinä aikoina kun emua kehitetään tulee kiinnittää huomiota siihen periaatteeseen että kaikki vastaavat omasta taloudestaan ja omista veloistaan minusta on aivan oikea oikea periaate että oma vastuu ja varovaisuus tulee tulee huomioida myös emua kehitettäessä puhemies haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen että tässä valtiontalouden tarkastusviraston raportissahan todettiin muun muassa se seikka että tämä hallitus ei tule saavuttamaan tavoitettaan kestävyysvajeessa muistaisin että siinä puhuttiin niin että se oli tämän hallituskauden alkaessa noin kymmenen miljardia ja nyt se on noin yhdeksän eli kestävyysvajetavoitteesta olemme hyvin kaukana ja tietenkin kun katsomme sitten seuraavaan hallituskauteen niin tietynlaisia tummia pilviä näkyy tässä suhteessa koska jotain on tehtävä

mikä siellä sitten vaiheessa on asiantuntijathan ovat sanoneet että kun toive oli että kestävyysvaje pienenisi sen kautta niin voipi olla että että jos se tällaisena olisi mennyt niin etumerkki olisi ollut aivan toisensuuntainen ja vaikeuksia olisi siitä seurannut tästä päästään mielestäni siihen tärkeään kysymykseen yleistalouspolitiikan suunnasta koska talous on edelleen haasteellinen meillä on edelleen ensi kaudella arvovalintoja edessä ja mielestäni ei ole oikein se että hallitus on tällä hetkellä käyttänyt sitä noususuhdanteen liikkumavaraansa mikä on ollut lähinnä hyväosaisten verohelpotuksiin miljoonaperintöjen verohelpotuksiin laajojen metsäomistusten verohelpotuksiin on mennyt yhteisiä varallisuuksia ja ja esimerkiksi eilen keskustelimme näistä osakesäästötileistä joista satakuusikymmentä miljoonaa on verotuottoja arvioitu vaalikaudella menetettävän samaan aikaan arvoisat edustajat arvoisa puhemies me keskustelemme hyvin vakavista asioista täällä suomen maankamaralla siitä saavatko esimerkiksi meidän vanhuksemme arvokkaan hyvän hoivan ja me kaikki tiedämme että tänä päivänä ei tilanne ole ollenkaan tyydyttävällä tasolla järkyttäviä tilanteita on ja me tarvitsemme lisää voimavaroja me tarvitsemme esimerkiksi lakiin sen hoitajamitoituksen joka on se nolla pilkku seitsemän täällä edustaja guzenina joka on tehnyt hyvää työtä asian puolesta sanoo kyllä ja se on aivan oikea kyllä juuri näin ja muut puolueethan ovat sen ilmaisseetkin paitsi kokoomus sen kantoja asiassa emme ole kuulleet selkeästi muuta kuin että tuntuvat pistävän hanttiin ja voivatpa pistää tulevallakin kaudella siksi on tärkeätä että meillä riittää voimavaroja myös siihen että me hoidamme tämän arvovalinnan niin että tärkeät asiat tulee hoidettua siitä huolimatta millaisia haasteita esimerkiksi taloustilanne meille tulee asettamaan halusin tämän nyt sanoa ääneen tässäkin koska se on hyvin ajankohtainen kysymys myös tämän raportin

arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä edustaja viitasen kanssa siitä että tärkeitä arvovalintoja joudutaan finanssipolitiikassa tekemään mutta kun edustaja viitanen sanoi että he eivät ole kuulleet selkeästi kokoomuksen kantaa tähän hoitajien määrään niin haluan yksiselitteisesti todeta että meidän mielestämme kaikille vanhuksille kuuluu hyvä hoiva meidän mielestämme tarvitaan lisää hoitajia mutta hallitus on nyt asettamassa asiantuntijaryhmän koko tätä problematiikkaa miettimään ja me emme kuvittele että tämä kokonaisuus on ratkaistavissa laittamalla yksi luku lakiin vaan odotamme tämän asiantuntijaryhmän työtä jossa asiaa tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon muun muassa kotihoito omaishoito suhtaudumme hyvin ennakkoluulottomasti tähän työhön ja kun se työ on tehty niin siinä vaiheessa arvioimme sen työn tulosta emme siis vastusta emme aja vaan arvioimme asiaa asiantuntijatyön jälkeen
käydään lyhyt debatti tästä pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

kun kataisen

vartiainen edustaja suutari edustaja lehti ja monet muut puhuvat mutta missä on se yhteinen linja jotta voitaisiin keskustella siitä mitä tulevaisuudessa tehdään

puhemies tarkastusvaliokunnassa on tämän kauden mittaan käsitelty vuosittain finanssipoliittista ohjelmaa ja selvitystä oikeastaan lähtökohta on se että asiantuntijat ovat olleet yleensä aina pessimistisempiä sen suhteen mitä on saavutettu se ilmenee myöskin mietinnöstä että on saavutettu työllisyys ja taloustavoitteet ennakoituakin paremmin ja ennenaikaisesti tämä on hyvä asia ja ja sitä edustaja viitanen ei ehkä osannut oikein korostaa sitten tullaan tietenkin resurssikysymyksiin jatkossakin siitä miten julkistalouden resurssit riittävät suomessa ja euroopassa jokaisen jäsenmaan pitää hoitaa oma osuutensa tietenkin vanhustenhoito on yksi johon me tarvitsemme niitä hoitavia käsiä lisää joita tällä hetkellä välttämättä ei edes ole koulutettuna ja sitten myöskin kunnat tarvitsevat rahaa täällä helsingin kaupungissa kyllä voitaisiin jakaa osinkoakin viime vuodelta mutta kunnat tuolla muualla

ensin kun todella on niin että että kestävyysvaje on tämän vaalikauden lopussa lähes yhtä suuri kuin vaalikauden alussa on selvää että ensi vaalikaudella haasteita on mutta on selvää että tarpeita on laittaa vanhustenhoito kuntoon kenellekään ei ole voinut tulla yllätyksenä nämä uutiset mutta on hyvä että nyt tästä keskustellaan kysymys kuuluu ollaanko tässä valmiita toimenpiteisiin arvoisa puhemies olemme käyneet edustaja zyskowiczin kanssa aikaisemminkin debattia tästä nyt hän totesi että kokoomus ei vastusta hoitajamitoitusta aiemmin kävi ilmi että toisin kuin ministeri saarikko on sanonut hallitus ei käynnistämässään työssä ole ilmoittanut selvittävänsä hoitajamitoitusta vaan ainoastaan henkilöstön määrää siis toisin kuin ministeri saarikko ilmoitti ilmeisesti ministeri saarikko on tätä esittänyt edustaja zyskowicz torppasiko kokoomus hallituksessa hoitajamitoituksen selvittämisen vanhuspalvelulain uudistamisen yhteydessä

tässä aivan asiallisesti vtv toteaa sote uudistuksesta että osoittautui niin vaikeaksi ennustaa sote uudistuksen taloudellisia vaikutuksia että sitä ei vain pystytty tekemään nyt olemme sen tosiasian edessä että me emme tiedä miten sote uudistuksen oikein käy ja ensi vaalikaudelle meillä on se ennakointi että noin viisisataa miljoonaa pitäisi pystyä säästämään vuosittain tämä hyvin ongelmallinen tilanne kun katsotaan että meidän kuitenkin pitäisi pitää kiinni niistä julkisen pitkän aikavälin keskipitkän aikavälin tavoitteista ja kehysmenettelystä yksi keskeinen huomio minkä myöskin tein tästä kehysmenettelyn läpinäkyvyydestä vtv koki ongelmaksi että yle vietiin sen ulkopuolelle kun taas toisaalta valiokunta näki sen positiivisena

tässä valiokunnan mietinnössä ei vanhuspalvelulakia varsinaisesti käsitelty mutta kun arvoisa puhemies sallii tästä debatin niin totean sen että mielestäni meillä on kyllä todella vahva siitä että näiden suositusten pohjalta ei hyvää vanhustenhoitoa saada eli tarvitaan nimenomaan sitä lakiin kirjattua mitoitusta josta aivan niin kuin edustaja arhinmäki täällä totesi viime vaalikaudella oli jo hyvin laaja yhteinen näkemys että sellainen olisi täytynyt saada lainsäädäntöön tässä yhteydessä kyllä täytyy sanoa että ihmettelen tätä kokoomuksen kantaa jossa puhutaan siitä että lakiin pitäisi saada maininta siitä että jokainen saa tarpeen mukaista hoitoa meillähän on jo sellainen kyllähän se laissa nytkin jo sanotaan meiltä vain puuttuu sieltä se henkilöstömitoitus eli en ymmärrä mikä olisi se lisäarvo mikä mikä kokoomuksen

puhemies näistä vanhuspalvelumitoituksista se että jos on käynnissä asiantuntijavalmistelu niin on tietysti ihan pöllöä ryhtyä etukäteen vaatimaan mitä sen asiantuntijavalmistelun sitten pitää suosittaa joka tapauksessa kaikkien jotka täällä esittävät lupauksia erilaisista mitoituksista ja lisäresursseista olisi myös vastattava kysymykseen siitä mistä nämä lisäresurssit otetaan meillä on nyt jo kestävyysvaje me emme edes nykyisiä hyvinvointilupauksiamme pysty rahoittamaan ja aivan niin kuin edustaja viitanen totesi ei ole tehty riittävästi rakenneuudistuksia joilla me olisimme saaneet työllisyyttä ylöspäin hallitus joutui miettimään haluaako se tulosopimuksen jollainen kiky sopimus oli

täällä kyseltiin mistä sitten näille vaateille rahoja löytyy niin tässä minä nyt haluan edelleen siteerata arvostettua valtiovarainvaliokunnan jäsentä olavi ala nissilää joka tviittasi kokoomuksen osalta näin valtiovarainministerin puolue kokoomus on luvannut poistaa jo varainsiirto perintö ja lahjaveron sekä autoveron poistamista ja hulppeat tuloveronkevennykset yhteensä viisi miljardia eläkeparannuksia kritisoidaan mutta veropopulismilla ei ole rajaa tämä ala nissilän tviittihän nyt kertoo kaiken näistä arvovalinnoista mitä kokoomus haluaa tehdä arvoisa zyskowicz en kuullut teidän äskeisessä litaniassanne ollenkaan sellaista selkeää sanaa siitä mitä mieltä te tästä hoitajamitoituksesta olette siitä ei edelleenkään erkkikään erkkikään ottanut selvää ja minä tulkitsen että se johtuu siitä että te ette oikeasti halua sitä edustaja lindtman esitti täällä täysin oikean kysymyksen

arvoisa rouva puhemies ei ole olemassa yhtä taikalukua jolla nämä vanhusten hoivan ongelmat ratkaistaan ei ole olemassa vaikka vaalit ovat lähellä sen vuoksi edustaja lindtman hallitus ei selvitä erikseen hoitajamitoituksen sisällyttämistä lakiin vaan hallitus tekee asiantuntijoilla koko vanhusten hoivan tilanteesta laajemman selvityksen jossa tarkastellaan hoitajien määrää ja tarkastellaan myös kotihoitoa omaishoitoa ennaltaehkäisyä ja niin edelleen mitä tulee kokoomuksen kantaan niin kokoomus on sitä mieltä että tarvitaan lisää hoitajia ja kokoomus on sitä mieltä että tarvitaan toimenpiteitä kokoomus suhtautuu tähän asiantuntijatyöhön joka on lähtenyt tai lähtemässä käyntiin hyvin ennakkoluulottomasti emme aseta etukäteen ehtoja että pitää lisätä mitoitusta tai ei pidä lisätä mitoitusta vaan suhtaudumme siihen ennakkoluulottomasti ja arvioimme työtä sitten kun se on valmis

arvoisa puhemies se on totta kuten edustaja zyskowicz sanoi että hallitus ei selvitä erillistä vanhuspalvelulakimitoitusta eikä kukaan ole vaatinut että se työ tehtäisiin erillisenä vanhuspalvelulain uudistamisen yhteydessä arvoisa puhemies se mikä on uutinen on se että edes tämän vanhuspalvelulain uudistamisen yhteydessä edes sen yhteydessä hallitus ei selvitä hoitajamitoitusta siinä tiedotteessa terveysministeriöstä on tullut todetaan että täällä selvitetään vain viittä kokonaisuutta joista yksi on henkilöstön määrä osaaminen kohdentaminen osaajien tarve täällä ei ole hoitajamitoitusta ja jos ministeri on esittänyt että joko erillisenä tai vähintäänkin tämän lain yhteydessä hoitajamitoitusta selvitetään mutta se ei täällä ole niin edustaja zyskowicz oliko kokoomus se joka esti edes hoitajamitoituksen selvittämisen vanhuspalvelulain uudistamisen yhteydessä

puheenjohtaja puhemies on tärkeätä että keskustellaan tästä hoitajamitoituksesta mutta samaan aikaan keskustellaan koko vaalikauden finanssipolitiikasta ja sen tilanteesta edustaja zyskowicz toi hyvin esiin kokoomuksen kantoja hoitajamitoitukseen mutta olisin halunnut kysyä verotuksesta onko kokoomuksella kanta verotuksen kokonaisuuteen millä tapaa sitä halutaan viedä eteenpäin sekin minkä edustaja vähämäki toi esiin tästä nolla pilkku viiden miljardin puskurista mikä pitäisi saada ensi vaalikauden aikana kokonaisuudessaan kaksi miljardia on ehdollinen sille että seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste saadaan aikaan ja soten kolme miljardia euroa jostain saadaan nämäkin ovat kuitenkin asioita jotka ovat vähän niin kuin herran hallussa ja käytännössä tuo välitön sopeutumistarve on aika suuri sen takia on olennaista keskustella verotuksesta minkätyyppisiin ratkaisuihin kokoomus on valmis onko edustaja zyskowicz tästä asiasta verotuksen kokonaisuudesta tulossa kokoomuksesta joku vastaus miten kokonaisuudessaan verotusta pitäisi ensi vaalikauden aikana toteuttaa

arvoisa rouva puhemies kun nyt vanhustenpalvelun tilaan päädyttiin tässä keskustelussa niin katsojasta varmasti kuulostaa aika oudolta että täällä me pohdimme minkälaisia selvityksiä saataisiin aikaiseksi kun on korkea aika tunnustaa tämä tila mitoitus on saatava lakiin muuten tämä ei tule toimimaan tämä koko kokonaisuus pitää arvioida ja käsitellä suomessa olevat ikäihmiset jotka ovat tämän hoidon puutteen kohteena ansaitsevat kuulla sen että täällä tämä asia nyt laitetaan kuntoon ja nopeasti ei enää ole aikaa edustaja zyskowicz odottaa selvityksiä kyllä tässä täytyy nyt ihan vaan tarttua tähän asiaan minä uskon että tässä talossa kyllä löytyy sitä yhteistä tahtoa laittaa tämä asia kuntoon tehdään selvityksiä sitten lisää vähän myöhemmin

rouva puhemies vaikka kokoomus yrittää edustaja zyskowiczin suulla jotenkin antaa ymmärtää että muut sitä mieltä että pelkkä henkilöstömitoituksen minimin kirjaaminen lakiin ratkaisisi yksin nämä ongelmat ei me emme ole sitä mieltä tarvitaan laajasti muitakin toimia mutta jos katsoo myös kaikkien asiantuntijoiden nyt julkisuudessa esille nostamia kysymyksiä niin nähdään se että pelkkä vapaaehtoisuus ohjeet eivät riitä niin kuin kokoomus halusi uskoa se oli viisi vuotta sitten nyt nekin tahot jotka silloin vielä sitä epäilivät ovat tulleet sille kannalle että tarvitaan minimitaso paitsi kokoomus edelleenkään ei ole tällä kannalla mutta tarvitaan myös muita toimia esimerkiksi kotihoitoa pitää parantaa merkittävästi sinne tarvitaan myös merkittävästi lisää henkilökuntaa itse asiassa kotihoidon vanhustenpalvelun piirissä on isompi joukko vanhuksia kuin ympärivuorokautisessa ja siellä on myös suuria ongelmia muun muassa meidän kotikaupunkimme helsinki on saanut huomautuksia tästä

kahteen kertaan kysynyt kokoomuksen vero ohjelmaa ja täytyy sanoa että tulevan pääministeripuolueen talous ja vero ohjelma varmaan kiinnostaa sitä kannattaa odottaa ja voin todeta myös että se on näillä näppäimillä valmistumassa uskon niin että lähipäivinä se tullaan saamaan lähipäivinä talous ja vero ohjelma

arvoisa puhemies täällä edustaja vähämäki kysyi yleisradion menojen selvittämisen kehyksen sen kannanoton perään tässähän

muutoksena aikaisempaan että hallitus ensin vaalikauden alussa siirsi yleisradion kehykseen tätä pidettiin huonona yleisradion riippumattomuuden kannalta ja parlamentaarinen työryhmä yksimielisesti esitti että että palataan siihen vanhaan käytäntöön että yleisradio on kehyksen ulkopuolella jolloin ei tule sitä tilannetta että yleisradiota ryhdyttäisiin journalististen tavoitteiden saavuttamiseksi painamaan talouden avulla tämä oli siis puolueiden yksimielinen kanta myös perussuomalaiset olivat tässä mukana kehyksessähän tärkeintä on se että kehysmenoja ei kierretä ei kierretä vaalikauden aikana että se on uskottava ja luotettava tuomaan vakautta valtiontalouteen ja myös helpottaa luotonantajien arviota valtiontalouden tilasta kun yleisradio siirrettiin kehyksen ulkopuolelle se tapahtui kustannusneutraalisti tässä yhteydessä ei tehty mitään muutosta yleisradion menoihin tai myöskään valtion menoihin niin jotain ylimääräistä liikkumatilaa hallitukselle siksi valiokunta pitää tältä osin tarkastusviraston kannanottoa tarpeettomana ja harhaanjohtavana jos sallitaan vielä valiokunnan puolesta hivenen ylittää niin sanoisin toisen asian liittyen tähän meno kestävyysvaje ja verokeskusteluun vaikka tähän mietintöön ei kirjattu mitään niin valiokunta pitkään kyllä puhui siitä ongelmasta että kun menot ovat tarkassa syynissä niin sitten tulojen puolella ja verojen puolella ei tällaista olekaan millä on taipumus johtaa tilanteeseen että sitten vaalikauden aikana veropohjaan tulee aukkoja koska menot ovat kiinni verotuksen kautta voidaan tehdä sitten erilaisia toimia jotka kohdentuvat kunkin hallituksen hyväksi tai tai enemmänkin kuin hyväksi pitämällään tavalla ja

tästä tulopohjan reikiintymisen